ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietintö yhdeksän yleiskeskustelu asiasta päättyi kahdeskymmeneskahdeksas yhdettätoista kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

arvoisa puhemies teen vastalauseen mukaisen muutosesityksen

ehdottanut että pykälä